Tärkeintä on, että jäsenvaltiot voivat halutessaan käyttää erilaisia valvontatoimia lähettyjen työntekijöiden oikeuksien noudattamisen valvomiseksi. Kotimaassani Suomessa muun muassa veronumerojärjestelmä on tärkeä harmaan talouden vastaisessa taistelussa. Alihankintaketjussa jäsenvaltiolla on puolestaan mahdollisuus edetä kansallisista lähtökohdista käsin. Näissä säännöissä luetellaan uusia kriteerejä, joilla autetaan jäsenvaltioita tunnistamaan aidot lähettämistilanteet niistä, joissa pyritään vain kiertämään lainsäädäntöä sosiaalidumppauksella eli esimerkiksi postilaatikkoyrityksiin halutaan puuttua, samoin pakotettuun itsenäiseen ammatinharjoittamiseen.